välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia tuula haatainen ja seitsemänkymmentä muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen

oppositio on sitoutunut toteuttamaan maassamme sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen joka toteuttaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset ja laajasti hyväksytyt tavoitteet näitä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja erojen kaventaminen peruspalvelujen vahvistaminen sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus ongelmallista ongelmallista on että maan hallitus on itse kaikkein vähiten sitoutunut näihin tavoitteisiin sen sijaan hallitus on tekemässä perustavanlaatuista muutosta suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon toimintaan ja

järjestämisestä siirtyy kunnilta kahdeksalletoista maakunnalle ja merkittävä osa tuotannosta siirtyy markkinoilla toimiville yhtiöille

syntyy siis uusi hallinnon taso maakunnat ja samalla vastuu palveluiden rahoituksesta kuitenkin siirtyy pääosin valtiolle jatkossa kunnat eivät voi

tarkoittaa myös sitä että rahat ja palvelut lähtevät velat ja ja

sosiaali ja terveydenhuollon työntekijää jotka siirtyvät ensin maakuntien ja osa heistä myöhemmin perustettavien yhtiöiden palvelukseen se ei

ja panna ne

kanssa samoin sote palveluita tuottavien järjestöjen olisi mukauduttava samaan muottiin ja

linjaus siirtymisestä niin sanottu valinnanvapausmalliin jossa kaikki sote palveluiden tuottajat isot ja

asiakkaista

ja kaikkien sote markkinoiden volyymiksi kahdeksan viiva kaksitoista miljardia euroa vuodessa valinnanvapauden edistäminen sosiaali ja terveyspalveluissa on

sinänsä hyvin kannatettava asia se ei kuitenkaan itsessään ratkaise suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon ongelmia riski ongelmien lisääntymiseen kasvaa hallituksen valitsemalla mallilla se on huonosti suunniteltu ja sekava se luo byrokratiaa ja

ei saa vaarantaa julkista sosiaali ja

terveydenhuoltoa markkinat eivät voi määrätä sitä

ja kenelle sosiaali

ja

ja

sosiaali

ja

ja

ei

tietojärjestelmät potilastiedon on liikuttava sujuvasti ja turvallisesti ja myös asiakkaat tarvitsevat tietoa valintojensa pohjaksi asiantuntija arvioiden mukaan tarvittavien ict järjestelmien toimintakuntoon saaminen on mahdotonta suunnitellulla aikataululla ja resursoinnilla kiirehtimisen keskellä hallitus on jättänyt tekemättä markkina analyysin valinnanvapauden pohjalle aalto yliopiston taloustieteilijöiden ryhmä muistuttaa että suomessa on hyvin vähän alan osaajia eikä huippututkimusta tehdä vielä lainkaan pitäisi tietää mitä tekee ettei tee kohtalokkaita virheitä asiantuntijat ovat laajasti kritisoineet ja jopa tyrmänneet hallituksen esityksen etenkin sen valinnanvapausmallia koskevalta osalta mallia ja etenkin sen toimeenpanon aikataulua ovat kritisoineet niin sosiaali kuin terveystieteiden huippuasiantuntijat hallintotieteilijät taloustieteilijät sairaanhoitopiirien johtajat sekä monet monet kuntien päättäjät lisäksi hallituksen oma vaikutusarvio esityksestä tyrmää sen täysin viimeiseksi arvostelijoiden riviin ovat liittyneet asiaa valmistelleet huippuvirkamiehet sosiaali ja terveysministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä vielä hallitusohjelmassa sote uudistus oli tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa ensin julkinen järjestämispohja kuntoon sitten yksikanavainen rahoitus ja lopulta valinnanvapauden lisääminen hallitus on kuitenkin unohtanut ohjelmansa eikä ole kuunnellut kritiikkiä ja on edelleen ajamassa suomalaisten hyvinvointia ja yhteisin ponnisteluin rakennettua palvelujärjestelmää kohti kaaosta tai katastrofia ja nämä sanavalinnat eivät ole opposition retoriikkaa vaan asiantuntijoiden lausumia hallituksen motiiveja ei voi kuin ihmetellä edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen miten hallitus varmistaa että uudistus kaventaa ihmisten ja alueiden välisiä terveys ja hyvinvointieroja kun asiantuntijanäkemysten mukaan tämä ei hallituksen mallilla toteudu onko hallitus valmis porrastamaan sote uudistuksen voimaantulon kuten monet asiantuntijat ovat suositelleet ja kuten hallitusohjelmassa oli linjattu miten hallitus varmistaa että asetetulla aikataululla uudistuksen toimeenpano tulee onnistumaan ja esimerkiksi tietojärjestelmät toimivat uudistuksen alkaessa niin että potilas ja asiakastieto kulkee turvallisesti ja asiakkailla on valintojensa pohjaksi ja että sote henkilöstön palkat maksetaan ajoissa millä hallitus perustelee sote palvelutuotannon yhtiöittämisvelvollisuuden kun esimerkiksi euroopan unioni ei sitä edellytä miten hallitus turvaa toimivien sote palvelumallien saumattoman jatkumisen kuntayhtymissä joissa integrointi on toteutettu ja kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä

miten hallitus turvaa keskussairaaloiden päivystyksen ja osaavan henkilökunnan riittävyyden jos palvelut pilkotaan ja erikoissairaanhoidon osaaminen viedään yhtiöihin onko hallitus ja mistä syystä aikeissa yhtiöittää erinomaisesti toimivan neuvolajärjestelmämme miten hallitus aikoo tosiasiallisesti turvata ruotsinkielisten oikeuden sosiaali ja terveydenhuoltopalveluihin omalla äidinkielellään miten hallitus aikoo estää terveysyritysten tekemän asiakasvalinnan kun asiantuntijat varoittavat tästä ja riski yli tai alihoitoon ja eriarvoisuuden lisääntymiseen on ilmeinen millä konkreettisilla toimilla hallitus aikoo estää terveys ja hoivayritystoiminnan jatkuvan keskittymisen sekä turvata pk yritysten ja sote palveluja tuottavien järjestöjen aseman markkinoilla ja miten hallitus aikoo itse varmistaa terveys ja hoivayritysten veronmaksun suomeen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

arvoisa puhemies metsät ovat olleet meidän hyvinvoinnin keskeinen lähde jo enemmän kuin sata vuotta ennen itsenäisyyttä

metsänhoitoa monin tavoin tuetaan on myös kohtuullinen neuvontajärjestelmä miten metsienhoitoa toivotaan tehtäväksi merkitystä on sillä että meillä on varmuus siitä että olemassa olevia metsiä yksityisten metsiä hoidetaan hyvin ja määräajassa tehdään myös oikeat metsänhoitotoimenpiteet jotta sitten myös hakkuut voidaan asiallisesti tehdä joustavuuttakin tähän järjestelmään ovat sinällänsä hyviä asioita mutta sitten tulen tähän metsien käytön isoon asiaan miten saisimme tästä meille tärkeästä raaka ainevarasta uusiutuvasta sellaisesta mahdollisimman suuren hyödyn ja että se metsien käyttö ohjautuisi sillä tavalla että tästä rahasta voisi suomeen jäädä mahdollisimman suuri osa tämä antaa aiheen pohtia sitä että tämä trendi joka nyt tässä on menossa hyvää vauhtia metsien käyttö puun käyttö energiapuolelle ei ole sinällänsä se paras mahdollinen katetta tuova vaihtoehto joten rohkenen toivoa että kun kestävästä metsätaloudesta puhutaan niin osattaisiin miettiä sitä kokonaisuuden kannalta niin että tuloa tähän maahan metsien käytöstä jäisi mahdollisimman paljon ja sitä koko ketjun osaamista voitaisiin käyttää hyväksi on tärkeätä että me katsomme että tukitoimet ja erityisesti tämä tuki jota jota suunnataan niin metsienhoitoon kuin korjuuseenkin eivät johda tilanteeseen jossa metsiä ja puuta käytetään hyvin alhaisen tuottavuuden kohteisiin siihen haluaisin tämän asian käsittelyn yhteydessä kiinnittää huomiota

kestävän metsätalouden rahoituslain muutoksella jälleen kerran yksi yksi muutos mutta erityisen perusteltu lyhennetään nyt sen hankkeen toteutusaika yhteen vuoteen jolloinka se ei sido meillä määrärahoja ja me emme tule siihen tilanteeseen että meillä on myöntövaltuudet loppu ja niitä kannusteita mitkä ovat välttämättömiä ja ja olemassa olevia ja ja laajasti hyväksyttyjä ei saataisi käyttöön tämä on siinä mielessä hyvä lakiuudistus yksimielisesti maa ja metsätalousvaliokunta tämän tämän hyväksyi ja esittää sitä nyt sitten täysistunnon hyväksyttäväksi samoin tässä myöskin sitä kenelle tämä tulee elikkä tässä ne rahastot ja tämäntyyppiset toimijat jäävät nyt tuen ulkopuolelle ja tätä entistä enemmän suunnataan nyt sinne yksityismetsätalouteen joka yhä enemmän laajentuu tulee uusia metsänomistajia kaupunkilaismetsänomistajia ja etämetsänomistajia ja näin tällä halutaan myöskin kiinnittää huomiota siihen että metsät hoidetaan ajallaan ja niissä tehdään ne toimenpiteet jotta sitten sitä arvokasta runkopuuta

kemeran myötä tuleva energiapuuhan on sivutuotetta se on täysin sivutuotetta kun metsiä hoidetaan siinä syntyy tuotetta joka ei mihinkään muuhun kelpaa ja on erittäin perusteltua että se ohjataan energiakäyttöön samoiten myöskin mikä nyt ei tähän juuri liity metsäteollisuuden sivutuotteissa tulee erittäin paljon sellaisia komponentteja jotka on viisasta käyttää loppukäyttönä energiaan toki toki aina on tärkeää se että me haemme tuotemuodon jolla me kaikkein suurimman lisäarvon saamme jolla me luomme työtä tähän maahan ja jolla me luomme toimeentuloa ja ja kauppatasetta vaihtotasetta kohennamme korkea jalostusaste on aina tavoitteena

puhemies edustaja heinäluoma kiinnitti minusta tärkeään asiaan huomiota talousvaliokunnassa on nyt alettu valmistelemaan mietintöä nimenomaan energia ja ilmastostrategiaan liittyen tässä keskustelussa on kannettu huolta siitä että meidän pitää metsävarantoja käyttää mahdollisimman paljon korkean jalostusasteen tuotteiden tuontiin ja vientiin ja tässä mielessä kuitupuun ja tukkipuun täytyy olla tähän tarkoitukseen käytettyä tämä keskustelu liittyy myös siihen että biotalouden puolella totta kai pitää edetä mutta nämä sekoitevelvoitteet aika kovia tässä suhteessa on pidettävä huolta siitä että meillä riittää metsäpuuta nimenomaan korkean jalostusasteen tuotantoon ja taas metsien huollosta pitää kantaa huolta sen takia että tämä hiilinielu säilyy meillä täällä suomessa kiinnittäisin yhteen sektoriin erityistä huomiota se on sahojen ahdinko ja heidän purujensa käyttö purut seisovat sahoilla ja pitäisi tehdä jotakin että heidänkin kuoret tulisivat jatkokäyttöön paremmin tähän kohtaan kannattaa kiinnittää huomiota heinäluoman puheenvuoro oli tässä tosi tärkeä että pannaan asiat järjestykseen korkean jalostusasteen vientiä pitää edistää ja metsävarat ensisijaisesti siihen
arvoisa puhemies olen ihan linjoilla tässä asiassa kun puhutaan puun energiakäytöstä toivon että puhemies sallii minulle tuli mieleen tästä myös toinen ajatus joka liittyy puun jalostamiseen joka tällä hetkellä on mielestäni erittäin tärkeä myös kansallisesti ottaa huomioon ja se on tietenkin puurakentaminen meillä on suomessa paljon vahvuuksia ja osaamista tässä olen huomannut ilolla sen että viime vuosien aikana olemme enemmän ja enemmän huomanneet käyttää näitä vahvuuksiamme ja lähteneet edistämään puurakentamista halusinpa nyt tässä yhteydessä myös

kestävä metsätalous oivallus on todella tärkeä ja ja oikeastaan pitäisi ehkä lähteä siitä että se jo määritelmällisesti ajateltaisiin niin että kestävään metsätalouteen kuuluu metsän puun käytön ohjaaminen mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteisiin jos näin tehdään niin silloin me voimme saada aikaan tilanteen jossa

joka vaikkapa metsänhoidon tukitoimien kautta käytetään voisi jäädä moninkertaisena tähän maahan mutta jos joudutaan tilanteeseen jossa puuta poltetaan tai se käytetään polttoaineen polttoaineen muodossa niin on selvää että että kun poltetaan ja kaasutetaan niin eihän siitä kauhean suurta hyötyä tule tämä kestävä metsätalous ajattelu kyllä vaatii meiltä muutoinkin lisää aherrusta ja jalostusta olemme aikaisemmin täällä puhuneet siitä että meillä on suuria vaikeuksia euroopan unionissa saada euroopan unionin maita ymmärtämään hyvin metsää hoitaneen suomen ajattelutapaa uskon että myös tälle euroopan unionin ymmärrykselle se että puuta jalostetaan pitkälle käytetään hyväksi olisi yksi tapa myös tämän laajemman ymmärryksen aikaansaantiin voi myös kysyä sen perään eikö meidän pitäisi mihin täällä edustaja viitanen viittasi käyttää myös puun puun jatkojalostukseen enemmän huomiota nythän me teemme sitäkin että me viemme puuta tanskaan raaka aineena ja sitten saamme sen takaisin sieltä tanskasta huonekaluiksi

rouva puhemies edustaja heinäluoma nosti erittäin tärkeän asian esiin nyt kun meillä on vielä nämä ilmastotavoitteet ja paljon kohdistuu vaatimuksia siltä puolelta ja sitten samaan aikaan me me näemme että meillä lähti oikeastaan voi sanoa äänekosken laukauksesta uudelleen ja aikaisemminkin jo investoinnit käyntiin niin metsien käyttöön kohdistuu paljon odotuksia ja juuri tässä tilanteessa on tärkeää kaksi asiaa ensimmäinen on se juuri näin kuin tässä edellä edustajat totesivat että meidän pitää panostaa kaikkein korkeimman jalostusarvon tuotteisiin sen periaatteen kun tukijärjestelmiäkin rakennetaan pitää olla se että ei tukkeja kattilaan arvoisa puhemies ei tukkeja kattilaan pitää olla se periaate ja pitää nähdä niin että että suomi elää vain korkeimman jalostusasteen tuotteista no sitten toinen tärkeä asia on se että kestävään metsätalouteen kuuluu ja suomi on onnistunut tässä se että meillä on suomessa ollut pitkään metsärauha

on tärkeää että että tämä säilyy jotta teollisuudella ja tällä alalla on näkymää ja tässähän suhteessa viime vuoden lopulla nähtiin aika poikkeuksellinen tilanne jossa jopa metsäteollisuus vetosi hallitukseen että tämän metsärauhan nimissä hallituksen pitäisi lisätä näitä metso metsänsuojelumäärärahoja on tärkeää että me suomessa hoidamme metsiä kestävästi niitä käytetään vastuullisesti ja kestävästi ja samaan aikaan on tärkeää että me pystymme suojelemaan arvokkaita metsiä ja kun voi sanoa koko ala metsäteollisuudesta mtkhon on vedonnut siihen että hallitus pohtisi uudelleen näitä metso ohjelman leikkauksia niin tässä arvoisa puhemies olisi kyllä vinkkiä sinne hallituspuolueen edustaja lepälle että tässä olisi kyllä voisi sanoa paikka arvioida tätä uudelleen ei ei välttämättä koko päätöstä tarvitse perua mutta ainakin osa

meillä on megaluokan kysymys edessä ja se on se mitä täällä nyt jo tuli hyvissä puheenvuoroissa esille eli se ymmärretäänkö euroopan unionissa se suomen metsien käyttö se kestävyys jota me olemme rakentaneet toistasataa vuotta se on todistetusti ja tutkitusti sitä ja meillä on yhdessä kova työ sen asian todistamisessa siellä mutta uskon että tutkittu tieto nimenomaan oikeasti tutkittu tieto objektiivinen tieto luonnontiede otetaan siellä pohjaksi ja sen mukaan mennään ja silloin me olemme vahvoilla meidän pitää ilman muuta saavuttaa toinen asia on aivan päivänselvää että metsäteollisuuden jalostusasteen pitää nousta se ei saa jämähtää paikalleen puhumattakaan että se laskisi vaan sen pitää kaiken aikaa nousta siksi me joudumme satsaamaan myöskin tutkimukseen tuotekehitykseen koulutukseen sen myötä että uusia tuotteita menestystuotteita ja menestystarinoita saadaan aikaan meidän erinomaisesta raaka aineesta puhemies kolmas viimeinen havainto tästä vapaaehtoisesta suojelujärjestelmästä metsosta olen samaa mieltä metso on äärimmäisen hyvä tapa tapa sekä pitää metsärauhaa että varjella niitä arvokkaita metsälajiympäristöjä joita meillä meillä on tähän on tartuttu metsänomistajapiireissä laajasti on totta että tämä on kyllä hyvä arvioida uudelleen tämä ikävä leikkaus joka siihen on tehty on tietysti seurausta siitä että meidän taloudellinen kantokykymme on mikä on mutta onneksi sieltä eivät rahat kuitenkaan loppuneet vaan nyt on paikka niitä lisätä olen nyt ihan samaa mieltä siinä että tämä tulee arvioida uudelleen
nyt kello on jo siihen malliin

no en en ota kantaa minkä mittainen puheenvuoro mutta enintään kaksi minuuttia paikaltaan
arvoisa puhemies lämmin kiitos joustavuudesta minun oli pakko vielä yrittää tätä puheenvuoroa siksi että olisin halunnut kiittää edustaja leppää siitä että te sanoitte että on vielä mahdollisuus arvioida uudestaan näitä metson leikkauksia minä toivotan tähän työhön teille voimia sillä varmasti meidän tavoitteemme on tässä yhteinen ja myös sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjettikin on nämä huomioinut hienoa että otitte tästä kopin ja kiitän teitä puheenvuorostanne